Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, en ole enää pysynyt laskuissa siitä, kuinka monetta kertaa pelkästään tänä vuonna käsittelemme Valko Venäjän Lukašenkan brutaalin hallinnon toimia maan omia kansalaisia vastaan. Tällä kertaa kyse on Ales Bialatskista, joka on ihmisoikeuskeskus Viasnan puheenjohtaja. Hänen pidätys ja vankeusrangaistuksensa perustuu, niin kuin täällä on kuultu, väitteeseen, että hän olisi yrittänyt kätkeä omaisuuttaan Vilnaan rekisteröidylle pankkitilille. Todellisuudessa näillä kansainvälisiltä järjestöiltä saaduilla varoilla oli tarkoitus rahoittaa ihmisoikeuskeskus Viasnan toimintaa esimerkiksi avustamalla vaalien jälkeisiä poliittisen painostuksen uhreja. Valko Venäjällä ihmisoikeusjärjestön laillisesti keräämien varojen käyttö on todellisuudessa tehty laittomaksi säätämällä sortavia lakeja, joiden päämääränä on vaimentaa kansalaisyhteiskunnan aktiviteetit.